Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, on kulunut 25 vuotta Tšernobylin katastrofista, mutta kuitenkaan meillä ei ole kattavaa systemaattista tutkimusta katastrofin terveysvaikutuksista. On vain erillisiä koordinoimattomia tutkimuksia esimerkiksi kilpirauhassyövän lisääntymisestä Ukrainassa ja Valko Venäjällä. Tämä kattavan seurantatutkimuksen puute on häpeä, ja pyydänkin komissiolta selkeää sitoumusta siihen, että komissio toimii tällaisen kattavan kansainvälisen tutkimuksen aikaansaamiseksi.

Tällainen tutkimus parantaisi myös koko ihmiskunnan tietoa säteilyn terveysvaikutuksista.